Arvoisa puhemies, kaupunkiliikenne aiheuttaa neljänneksen liikenteen hiilidioksidipäästöistä ja jopa seitsemänkymmentä prosenttia liikenteen muista päästöistä.

Subsidiariteetti on tärkeä periaate, mutta liian usein sen taakse mennään piiloon, silloin kun tuskan jakamisen sijaan tarvittaisiin aktiivisia toimia. Autoilulle, joka on suurin kaupunkiliikenteen päästöjen tuottaja ja onnettomuuksien, melun ja ruuhkien aiheuttaja, halutaan pyhittää paikka eurooppalaisen kaupunkielämän alttarilla, jolle uhrataan kaupunkien viihtyvyyttä, asuttavuutta ja asukkaiden terveyteen ja turvallisiin elinolosuhteisiin liittyviä asioita.